vaikuttaa neuvotteluihin. Oli rohkaisevaa kuulla korkean edustajan ja puheenjohtajavaltion puheenvuoro siitä, että todellakin neuvottelut voidaan keskeyttää, jos todellakin ihmisoikeustilanne menee siihen suuntaan, mitä

En pidä äänestyksen siirtämistä minään ratkaisuna, päin vastoin nyt täytyy olla selkeät ohjeet Euroopan parlamentille, miten korkea edustaja, minkälaisia puheenvuoroja ja miten hän suhtautuu asiaan vierailulla ja ennen kaikkea, miten näissä neuvotteluissa edetään. Sen takia Euroopan parlamentilla pitää olla nyt selkeät ohjeet neuvottelulle, ja tärkeää on se, että parlamenttia informoidaan ja ne eilisen huonot uutiset me tulemme huomisessa, kuten Jeggle esitti, huomisessa suullisessa tarkistuksessa vaatimaan näissä esityksissä niin, että todellakin Kazakstanin viranomaiset purkavat ne päätökset, joilla mediavapautta rajoitetaan ja joissa käytännössä opposition toimintaa tullaan entisestään vaikeuttamaan, jopa tekemään mahdottomaksi.